Kysyisin komission jäseneltä, onko EU harkinnut ja eikö EU voisi harkita, että näistä tuotteista, joita eri kehitysmaista, kaukaisista maista, tuodaan sen lisäksi, että tarkistetaan, että tuotteet ovat laadukkaita ja kunnollisia tarkistettaisiin myös se, että työntekijöiden oikeudet ovat kunnossa ja että tehtaissa on sellaiset olot, joissa voidaan tehdä töitä. Varsinkin silloin, jos yrityksen omistajana on eurooppalaisia yrityksiä.